Kynän säilällä voi siis olla yllättävä mahti. Jo pelkällä mielipidekirjoituksella voi saada useiden vuosien vankeustuomion presidenttiin kohdistuvasta kunnianloukkauksesta. Uskon kuitenkin, että Valko Venäjän tapahtumat kertovat enemmänkin presidentti Lukašenkan egon heikkoudesta kuin mistään muusta. Demokratiaa ja todellista kansalaisyhteiskuntaa hän ei maahan edes halua, sillä hän tietää, että se tarkoittaisi hänen hirmuhallintonsa loppua.

Tästä kuuluvat kiitokset niin suorasukaiselle paheksunnalle ja kritiikille, jonka internet mahdollistaa, kuin myös Euroopan unionille ja parlamentille sekä nopealle reagoinnille. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty oli jo aiemmin nimennyt Poczobutin mielipidevangiksi. Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että ainakin 13 muuta mielipidevankia odottaa yhä vapautumistaan Valko Venäjän vankityrmissä. Henkilön vangitseminen mielipiteensä vuoksi rikkoo törkeästi perustavanlaatuisia, universaaleja ihmisoikeuksia, kuten myös Valko Venäjän oman perustuslain 34 pykälää. Euroopan ulkosuhdehallinnon sekä heinäkuussa järjestettävän itäisen kumppanuuden ulkoministerien kokouksen tulisi käsitellä Valko Venäjän ihmisoikeustilanteen heikentymistä ja myös Poczobutin tapausta.